Arvoisa puhemies, me todellakin tarvitsemme talouskasvua nuorten auttamiseksi, mutta viime aikoina minua on ihmetyttänyt, miten usein sana kasvu poliittisessa kielenkäytössä tarkoittaa samaa kuin elvytys.

Julkisen talouden kasvattaminen on elämistä etukenoon, elämistä juuri näiden nuorten kustannuksella, lainaamista heiltä ja heidän tulevaisuudestaan, siksi me tarvitsemme aitoa kasvua. Meidän tuleekin kiinnittää huomiota esimerkiksi siihen, että nuorten työharjoittelusta tulee jälleen todellinen portti työelämään, että yhteyksiä koulutusjärjestelmän ja työmarkkinoiden välillä parannetaan, että epämuodollinen koulutus otetaan paremmin huomioon ja että erityisen heikossa asemassa olevia nuoria, kuten nuoria äitejä, vähemmistöjen edustajia, maahanmuuttajia ja vammaisia, autetaan erityisesti. Olen siis todella iloinen siitä, että komission puheenjohtaja on ottanut voimakkaasti kantaa nuorisotyöttömyyteen, ja on hyvä, että Barroson kirje kahdeksalle pahiten kärsivälle jäsenvaltiolle on tuottanut tulosta.